On tärkeää, että me tiedämme, miten ulkosuhdebudjetti käytetään. Komissio ja neuvosto voisivat harkita, että kehitysyhteistyövarat, kaikki ulkosuhdebudjetin rahat, olisivat aivan päivittäin ja viikoittain Internetin kautta seurattavissa. Se on nykypäivää, ja sitä kautta kansalaiset voisivat seurata, mitä hyvää heidän veroeurojensa käytöstä seuraa esimerkiksi Afrikan köyhillä alueilla. Haluaisin nostaa esille myös ongelman, joka ei koske kylläkään ulkosuhdebudjettia, mutta on ongelma. On todella käsittämätöntä, että komissio on viimeiset kuusi vuotta viitannut kintaalla yhteisille sovituille säännöille ja pimittänyt parlamentilta neuvoston varojen käyttöön liittyvät asiat.